Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, pankkien vakavaraisuus ja likviditeettisääntöihin on talouskriisin seurauksena kiinnitetty yhä enemmän huomiota ja myös sääntely on lisääntynyt. Tämä on tietenkin pääosin tarpeellista ja perusteltua tulevien kriisien ehkäisemiseksi, mutta tässä tilanteessa pankit ovat varautuneet tulevaan sääntelyyn rajoittamalla luotonantoa, eli vakavaraisuutta parannetaan kiristyvien vaatimusten tasolle luotonantoa supistamalla ja myös lainaehtoja kiristämällä.

Tosiasia on, että kaikista hienoista finanssivälineistä ja riskirahastoista ja businessenkeleistä huolimatta perinteiset pankit ja pankkilainat ovat edelleen merkittävin rahoituslähde eurooppalaisille pienyrityksille. Pk yrityksiä uhkaa siis luottolama yhtäältä ja kysynnän supistumisesta johtuva oman rahoituksen puute toisaalta. Pk yritykset ovat eurooppalaisen talouden selkäranka, mikä täälläkin on tullut monien kollegoiden suusta sanottua ja usein muistetaan juhlapuheissa. Erityisesti pk yritykset ovat työllisyyden, veronmaksun ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskuntien ylläpitäjiä.

Ensinnäkin mainitaan yleinen vaikutustenarviointi kaikesta uudesta sääntelystä nimenomaan rahoitussektorin ja pk yritysten kannalta ja toisaalta koottu informaatio EUn tarjoamista eri rahoitusvälineistä ja ohjelmista.

Tavallinen pk yrittäjä ei varmasti ole useimmissa EUn maissa edes kuullutkaan näistä ohjelmista. Meidän täytyy saada nämä hyvät ohjelmat yrittäjien tietoon.